Kairossa ovat jatkuneet kahakat, jotka alkoivat hyvin valitettavista tapahtumista jalkapallo ottelun yhteydessä, jossa 74 ihmistä sai surmansa. Sen jälkeen tuhannet ihmiset ovat osallistuneet mielenosoituksiin, joissa poliisia on syytetty passiivisuudesta jalkapallomellakan aikana. Islamistipuolueiden nouseminen valtaan herättää huolta, erityisesti lasten ja naisten oikeuksien toteutumisesta, samoin myös uskonnollisten vähemmistöjen, esimerkiksi kristittyjen aseman puolesta. Todellinen demokratia edellyttää kansalaisjärjestöjen työn tukemista ja kansalaisyhteiskunnan rakentamista eikä suinkaan niiden työn tuomitsemista. Toivomme, että Egyptin sotilasjohto siirtyy pikaisesti kohti siviilivaltaa, kuten mielenosoittajat ovat vaatineet.